Arvoisa puhemies, Samoumin tilanne ei ole ainutkertainen Jemenissä, vaan arvellaan, että tällä hetkellä ainakin noin kahdeksan muuta nuorisorikollista odottaa vangittuna kuolemantuomiotaan. Tämä on erityisen haasteellista maassa, josta puuttuu syntymärekisterit, joten ei voida varmuudella todeta, onko ihminen ollut alaikäinen siinä tilanteessa, kun rikos on suoritettu. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Jemenin valtio on osallisena lasten oikeuksien yleissopimuksessa ja myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, jotka molemmat nimenomaisesti kieltävät nuorisorikollisten kuolemantuomiot ja ylipäätänsä nuorisorikollisten ankarat tuomiot. Nuorisorikollisten kuolemantuomion täytäntöönpano on kielletty myös Jemenin omassa rikoslaissa. Toisin kuin edellinen puhuja, haluaisin tuoda esille sen, että kuolemanrangaistus on aina julma, epäinhimillinen ja ihmisarvon ihmiseltä riistävä rangaistus. Sen tähden EU taistelee kuolemanrangaistusta vastaan kaikissa tilanteissa ja me myös tässä salissa vetoamme sen puolesta.